Täytyy kiittää Riesiä hyvästä mietinnöstä ja on erittäin tärkeää se, että nyt kun puhutaan äidinmaidonvastikkeista ja lasten ruuista, että kaikki se informaatio, mikä niitä koskee, on totuudenmukaista, oikeaa ja tieteellisesti todistettua. Eikä niin, että siellä ollaan minkäänlaisessa mielikuvamainonnassa, tästä on erittäin tärkeää pitää huolta.